Vaikuttaminen EU lainsäädäntöön on luonnollista, mutta vaikuttamisen pitää olla avointa, ja tämän vuoksi tarvitaan rekisteri, jonne etujärjestöt, eri laki ja konsulttifirmat voivat rekisteröityä. Kun tällaiset viralliset etujärjestöt tulevat keskustelemaan, me kaikki tiedämme, että he edustavat tiettyä tahoa. Sitten jos tulee konsulttifirma tai joku lakifirma, sieltä voi aamulla tulla tupakan vastustaja ja illalla tupakan kannattaja. Tämän vuoksi olisi erinomaisen tärkeää, että on yksi yhteinen rekisteri, johon merkitään firmat ja myös kuinka paljon rahaa on käytetty. Toinen tärkeä asia on se, että kun parlamentissa laaditaan mietintöjä, niin otettaisiin käyttöön niin sanottu lainsäädännöllinen jalanjälki, eli merkittäisiin mietintöihin keitä mepit ovat kuulleet mietintöä valmistellessaan.